ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia antti rinne pyytää vapautusta pankkivaltuuston jäsenyydestä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia jutta urpilainen pyytää vapautusta suomen pankin tilintarkastajien jäsenyydestä puhemiesneuvosto puoltaa pyyntöä

päiväjärjestyksen viidentenä asiana on ulkoasiainvaliokunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

päiväjärjestyksen kuudentena asiana on kansliatoimikunnan täydennysvaali totean että vaali on yksimielinen

yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yksi lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana päätöksellä jota on on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

rouva puhemies tämä ahvenanmaan itsehallintolain kolmanteenkymmenenteen pykälään tehtäväksi ehdotettu muutos tarkoittaa että ahvenanmaan maakunnan hallitus huolehtisi ahvenanmaalla myös sellaisista tehtävistä jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan valtakunnan lainsäädännön mukaan kuuluvat kunnille kyse on sinänsä perustuslain mutta teknisestä muutoksesta joka on välttämätön ahvenanmaalla kunnissa ei enää ole kunnanlääkäreitä tai kunnanlääkärin virkoja ja sen vuoksi ahvenanmaalla lähinnä maakunnan terveydenhuolto ja eläinlääkintäviranomaisten tulisi saada huolehtia näistä kunnan viranhaltijoille valtakunnan lainsäädännön nojalla kuuluvista tartuntatautitehtävistä ehdotus ei aiheuttaisi lisäkustannuksia lisäkustannuksia valtiolle tai ahvenanmaan maakunnalle eikä sillä ole muita hallinnollisia vaikutuksia ahvenanmaan itsehallintolain mukaan lakia voidaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin eduskunnassa päätös on tehtävä perustuslain säätämisjärjestyksessä eduskunta on kymmenes kahdettatoista kaksituhattaneljätoista hyväksynyt lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin ja ahvenanmaan maakuntapäivät on ilmoittanut hyväksyvänsä ehdotuksen
edustaja lapintie odotatteko hetken edustajat pyydän siirtymään istuntosalin ulkopuolelle käymään keskustelut

luonteeltaan täysin tekninen ja sen tarkoituksena on varmistaa että tehtävistä jotka ihmisten ja kotieläinten tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsäädännön mukaan ahvenanmaalla kuuluvat kunnille voi huolehtia maakunnan hallitus tai muu maakuntalaissa määrätty viranomainen

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö kolme nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen yhdeksäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kahdeskymmenesyhdeksäs kuudetta kaksituhattaviisitoista pidettävään täysistuntoon puhemiesneuvosto ehdottaa että toista lisätalousarviota koskevan ehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa edustajan joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina kahdeskymmenesyhdeksäs kuudetta kaksituhattaviisitoista kello yksitoista asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla jossa on nopeatahtinen osuus jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena